Arvoisa puhemies, kaksinkertaisen verotuksen välttäminen on tärkeä tavoite. On myös perusteltua, että siihen liittyvät kiistat saadaan ratkaistua mahdollisimman tehokkaasti.

Päällisin puolin parlamentin hyväksymien muutosten muotoilut ovat hyviä ja parantavat alkuperäistä komission esitystä.

Alkuperäiset komission esittämät takarajat olivat linjassaan direktiivistä tehdyn vaikutusarvion kanssa. Osa parlamentin tekemistä aikataulumuutoksista on huomattavasti tiukempia kuin tämän vaikutusarvion realistisina pitämät ajat. Vaikutusarviossa todetaan, kuinka rajat ylittävien arvoketjujen ja liiketoimintamallien lisääntyminen ja monimutkaistuminen voi johtaa vain käsittelyaikojen kasvuun. Tästä syystä olisin itse kannattanut käsittelyaikojen pitämistä lähempänä komission esittämiä aikoja.